Arvoisa puhemies, kulttuuriesineiden salakuljetuksesta ja salakaupasta on muodostunut laajalle levinnyt laittoman kaupankäynnin muoto.

EU lainsäädännön tulee edesauttaa kulttuuriesineiden palauttamista maahan, jonka alueelta ne on laittomasti aikanaan viety ja helpottaa palautusprosessia.

Unionin on tärkeä myötävaikuttaa myös lainsäädäntöteitse siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit voivat kehittyä, moninaistua ja monipuolistua.

Pidän valitettavana sitä, että komissio on rajoittanut parlamentin valtuuksia vaikuttaa tämän direktiivin sisältöön.